Euroopan unionin olemassaolon ja toiminnan perustana ovat arvot tasa arvosta, ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta sekä demokratiasta. Yhdistämällä ne politiikan eri aloihin sekä yhteisten sisämarkkinoiden luomiseen Euroopan unioni on onnistunut takaaman rauhan ja vakauden jäsenmaissaan jo yli 60 vuoden ajan. Tästä tunnustuksena oli Nobelin rauhanpalkinto. Ihmisoikeuksien vuosikertomuksen tärkeä tehtävä on käydä taannehtivasti läpi EUn ihmisoikeusstrategian saavutukset, niin onnistumiset kuin epäonnistumiset. Vain ottamalla oppia menneestä me voimme oppia parantamaan nykyistä. Omalta osaltani tarkensin mietintöön tärkeitä huomautuksia liittyen lasten oikeuksiin ja naisten roolin vahvistamiseen sekä ihmisoikeusvuoropuheluihin kolmansien maiden kanssa. On tärkeää, että Euroopan komissio sekä ulkosuhdehallinto sisällyttävät kaikki ihmisoikeudet kokonaisvaltaisesti kaikkiin unionin politiikkoihin.